lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan siirrytään keskusteluun

arvoisa puhemies fru talman kyseessä on nimittäin tarkastusviraston kertomus vaalirahoitukseen liittyen ja niin kuin kaikki muistamme olimme muutama vuosi sitten aika syvässä vaalirahoitukseen liittyvässä luottamuskriisissä ja silläkin tavalla on tärkeää pysähtyä tämän asian äärelle vuoden kaksituhattakahdeksan tapahtumien jälkeen on tapahtunut paljon hyvää olemme saaneet ainakin osittain palautettua kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään mutta edelleen on epäkohtia joista on syytä käydä keskusteluja kuten tästä tarkastusviraston kertomuksesta käy ilmi kaikki vuonna kaksituhattaviisitoista ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet ilmoituksensa eikä viranomaisilla ole mitään huomauttamista suuntaan on siis monelta osin menty mutta on yksi asia jonka erityisesti haluan nostaa keskusteluun kuten kaikki tiedämme poliittinen valtahan jaetaan vaalien kautta ja vaaleja käydään aika tiheällä rytmillä taloudelliset panostukset vaaleihin ovat kasvaneet aika merkittävästi viime vuosina vuodesta kaksituhattayksitoista vuoteen kaksituhattaviisitoista kokonaisuudessaan vaalien kulut kasvoivat yli miljoonalla eurolla ja yksittäisen ilmoitusvelvollisenkin kohdalla kulut kasvoivat yli viisituhatta euroa nytkin tässä eduskunnassa keskimäärin on joutunut käyttämään kolmekymmentäkolmetuhatta euroa tullakseen valituksi on aivan selvää että tämä kustannusten kallistuminen on uhka terveelle demokratialle ja ehdokasasettelun tasa arvoisuudelle

hallitus on kertonut tuovansa vielä tänä keväänä esityksen maakuntahallinnon rakentamisesta tähän maahan ja sillä tavalla meille tulee kuntapäätöksenteon ja valtiollisen päätöksenteon lisäksi kolmas merkittävä päätöksenteon kerros johon myös on aikomus valita päättäjät henkilövaalijärjestelmällä on aivan selvää että tämä tulee osaltaan myös lisäämään sekä ehdokkaiden että puolueiden puolueiden rahankäyttöä vaaleissa ja kuten sanoin jo tällä hetkellä olemassa oleva tilanne on uhka terveelle demokratialle ja tasa arvoiselle ehdokasasettelulle mielestäni tulisikin nyt tämän maakuntahallinnon rakentamisen yhteydessä tässä rinnalla vielä myös siitä millä toimenpiteillä voisimme suitsia vaalikampanjoiden kustannuksennousua ja millä tavalla voisimme sillä tavalla tervehdyttää demokratiaa toivonkin että tämän kevään aikana keskustelemme paitsi maakuntahallinnon perustamisesta perustamisesta myös siihen liittyvästä vaalijärjestelmästä itse pitäisin erittäin terveenä sitä että vaalilainsäädäntöämme kehitettäisiin siihen suuntaan että pohtisimme ehdokaskohtaisille tukisummille jonkuntyyppisiä kattoja joka tapauksessa pääviestini on se että paljon hyvää on tehty mutta tämä tilanne on muuttunut ja ne epäkohdat jotka edelleen tähän vaalirahoitukseen liittyvät kasvavat näiden kampanjoiden osalta ei ole mitään syytä päättää sitä keskustelua ja muistutan vielä että viime eduskuntavaaleissa nähtiin yli sadantuhannen euron meneviä ehdokaskampanjoita ja jokainen täällä oleva ymmärtää että se merkittävästi rajoittaa sitä minkätyyppisistä tehtävistä

arvoisa rouva puhemies edustaja feldt ranta kiinnitti huomiota siihen että meillä voi olla hyvinkin kalliita kampanjoita ja sehän on totta että se mahdollistaa sen että ne joilla on joko itsellään erittäin paljon taloudellisia voimavaroja käydä kampanjaa tai ne joilla on erittäin hyvät mahdollisuudet hankkia vaalirahoitusta asettuvat tässä valossa vahvempaan asemaan

ihan näin yksiselitteinen on myös esimerkiksi sellainen näkökulma että on ehdokkaita joilla on erittäin vahva julkinen ura taustanaan ja jos ajatellaan millä jokin uusi ehdokas pystyisi kilpailemaan tasavertaisesti jonkin sellaisen

tulee rahaa myös omasta taskusta elikkä koko kampanjarahoitus olisi sitten jonkunsuuruinen sinänsä ajatus on kyllä ihan hyvä siinä mielessä että sillä pyritään saamaan jonkunnäköistä rotia siihen niin ettei sitä rahaa paljon käytettäisi mutta se eriarvoistaa silloin tämän kampanjan kuten edustaja zyskowicz mainitsi ja ja yksi tärkeä havainto minkä ainakin itse olen näiden kampanjoiden aikana huomannut on hyvin helppo jättää ilmoittamatta kun niitä ei tarvitse ilmoittaa esimerkiksi tämmöisiä kaikkia vapaaehtoistyönä tulleita tukia jotka eivät tule rahan muodossa ne jollakin tavalla pitäisi arvioida vaalirahailmoituksessa mutta sattuneesta syystä tiedän hyvin monia henkilöitä jotka saavat erilaisia tukia yrityksiltä ja muilta ja jotka eivät ilmoita niitä kuitenkaan elikkä silloinhan jos tämmöinen katto tehdään se johtaa semmoiseen piilotettuun vaalikampanjatukeen jota ei edelleenkään ilmoiteta mielestäni tässä suunta on ollut hyvä nythän tämä toiminta on läpinäkyvää ja tähän suuntaan

arvoisa puhemies minusta edustaja feldt ranta kiinnitti huomiota todelliseen ongelmaan kampanjakulujen kasvuun kaikki täällä tiedämme että eduskuntavaalikampanja maksaa henkilöauton verran toisilla se on lada toisilla se on mersu ja on kaikkea siltä väliltä mutta mielestäni se ajatus jonka feldt ranta nosti esille että kampanjoille tulisi tällainen yleiskatto se oli vihreiden kanta myös silloin kun tätä vaalirahoituslainsäädäntöä uudistettiin antaisi sellaisen järkevän ohjenuoran jonka puitteissa kaikki voisivat kyllä haluamaansa kampanjaa käydä mutta näiltä ylilyönneiltä vältyttäisiin ehkä se asia mikä lohduttaa on tietysti se että kun katsoo sitten vaalien tuloslistaa niin ainakaan aina eivät nämä kaikkein kalliimpia kampanjoita käyneet ihmiset tule valituiksi niin että pelkästään rahalla ei

arvoisa rouva puhemies kyllä edustaja feldt ranta toi juuri sen oikean asetelman esiin se mitä me täällä voimme tehdä on se että me voimme luoda lainsäädännöllä mahdollisuuden suitsia sitä niin että pelkästään rahalla ei voi tänne tulla edustaja zyskowicz otti hyvän asian esille olemmeko koskaan tasavertaisessa asemassa emme varmasti olekaan sen mediajulkisuuden vuoksi mutta aivan varmasti maakunnassa toimivat henkilöt jotka ovat mahdollisesti myös tehneet pieniosaisten eteen töitä ovat ehkä samanlaisessa asemassa kuin julkisuuden henkilöt näitä pitää vähän peilata että me voimme tarkastella sitä voiko pelkästään rahalla tehdä ja ratsastaa siihen meillä on edellytykset siihen me voimme puuttua en tiedä mitä edustaja niikko tarkoitti sillä että on piiloteltua tukea joka ei näy vaalirahoituksessa mielestäni silloin on lain rikkomuksesta kysymys

arvoisa puhemies en tässä toki lähde mitään vasikoimaan jos tällaista kieltä saan käyttää mitä nuoruudessani käytin mutta sattuneista syistä tiedän kuinka tavanomaista tämä vaalikamppailu oli aikoinaan ei nytten viime eduskuntavaaleissa mennään vähän kauemmas mainospaikkoja saatiin yritysten ostamilla rahoilla niitä ei koskaan ilmoiteltu yhtään missään tämä vaalisotkuselvittelyhän käytiin aikanaan julkisuudessa ja siinä moni poltti näppinsä mutta väitän että yli puolet jäi vielä selvittämättä se mitä nyt peräänkuuluttaisin tässä en niinkään lähtisi suitsimaan sitä jos omaa rahaa käyttää tai rehellisesti lahjoituksena saatu rahaa on esimerkiksi se ovatko sosialidemokraatit valmiita luopumaan verovarojen käyttämisestä vaalikamppailussa kuten ammattijärjestöiltä saadusta tuesta joka on duunareilta kerättyä rahaa ja jota käytetään siihen ammattijärjestöjen autoista ja tiloista ja muusta niitä käytetään jatkuvasti tai heitä lähellä olevien yritysten antamasta tuesta jota siellä on elikkä tämmöisistä tuista voitaisiin kyllä luopua ja siirtyä siihen että se mikä maksetaan maksetaan omasta taskusta

arvoisa puhemies tärkeätä on tietysti sanoa myös se että että sinällään poliittisen toiminnan taloudellinen tukeminen on on erittäin hyväksyttävää ja sitä syytä paheksua on erittäin hienoa että yksittäiset kansalaiset erilaiset järjestöt ja yritykset haluavat tukea demokraattista päätöksentekojärjestelmää maassamme mutta sitten on se ydinkysymys syntyykö toisaalta rahoittajien ja yksittäisten päättäjien välille kiitollisuudenvelkaa ja aivan varmasti mielestäni syntyy jos tukisummat ovat massiivisia niin kuin nyt on nähty joissakin tapauksissa kymmeniätuhansia euroja

täällä otettiin esille se mitä ammattikuntaa kukin on edustanut ennen kuin on tähänkin taloon tullut nyt kai on niin että mitä laajempi tämä kirjo on niin sen parempi se asia on ja totuus lienee kuitenkin se että vaikka miten olisi minkäkinlaista julkisuutta entisen ammattinsa takia saanut niin ne äänet tulevat läheltä kukaan ei toisen vaalipiirin alueelta esimerkiksi ääniä pysty käyttämään mitä taas sitten tulee tähän kampanjoitten tukemiseen niin olen kyllä sitä mieltä että jokainen saa omia rahojaan käyttää ihan juuri niin niin kuin itse tahtoo ja katsoo ja arvuuttaa sen paikan sen hinnan mukaan ja saa paikan sitten tai ei saa mutta siinä olisi syytä olla kunnollinen katto että mitä ulkopuolelta saa ottaa rahaa ja se on myöskin tosiasia arvoisat kollegat että kyllä tähän taloon pääsee ihan pienelläkin rahalla silloin täytyy vain tehdä töitä paljon silloin ei jää kiitollisuudenvelkaa

edustaja feldt ranta puhui massiivisista tuista meillähän on katto ja katot kaikissa vaaleissa siitä kuinka paljon yksi taho saa antaa yhdelle ehdokkaalle tällähän on juuri pyritty siihen että tällaiset massiiviset tuet eivät ole enää mahdollisia jolloin

rahoitus ei ole ainoa tekijä joka saattaa ehdokkaat eriarvoiseen asemaan olemme aina ja tulemme aina olemaan eriarvoisessa asemassa suhteessa toisiimme riippuen hyvin monenlaisista tekijöistä

tämä kampanjakatto on mielestäni hyvin harkinnan

mielestäni on hyvin tärkeää palata jälleen tähän ajatteluun täällä viitattiin tähän tarastin työryhmään jossa aikanaan tämä esitys jo oli esillä silloin oli kyllä harmi että että hallitus sitä ei omaan esitykseensä ottanut sosialidemokraatit olivat sen kannalla mutta nyt koska tässä on uusia hyviä syitä palata tähän asiaan niin toivon

jos nyt vähän sarkastisesti sanon niin kampanjakatto on yksi pakkolaki lisää meillä on vaalilaki jossa on hyvin tarkkaan selvitetty rajoja niin kuin edustaja zyskowicz hyvin sanoi siellä on määritelty rajat kuinka paljon saa mistäkin ottaa sille että rajoitettaisiin vielä sitä ylärajaa ja sitä mahdollisuutta miten kukin haluaa omia rahoja käyttää en näe perusteita yksi näkökulma on se että sehän olisi taas yksi keino heikentää kaupallisten medioiden toimintaedellytyksiä suomessa

arvoisa rouva puhemies jos miettii sitä miten saisimme kaikki samalle viivalle niin kyllä lähden siitä että on hyvä olla mahdollisuuksien tasa arvo lopputuloksen tasa arvoa tässä tietenkään ei voida saavuttaa muuten jokaisella puolueella olisi sama määrä henkilöitä täällä paikalla se mitä kannatan on pakollinen ennakkoilmoitus olisi täysin loogista että äänestäjä ennen vaalipäivää tietäisi jollain tavalla sen rahoituksen mitä on sillä ehdokkaalla jota sitten aikoo äänestää toisaalta tämä vaalirahoituksen kampanjakatto voi miettiä sitä erotellaanko siinä sitten sitä että on ulkopuolista vai omaa rahaa mutta jos karkeasti sanoisin lähtisin siitä että esimerkiksi kuntavaaleissa kattona kaksikymmentätuhatta

pistetään katto korkealle ja seinät leveälle ei lähdetä liikaa rajoittamaan mutta jonkinlaiset rajat kyllä laittaisin toisaalta myös herätän keskustelun siitä että vaaleja pitäisi pystyä myös yhdistämään vuonna kaksituhattayhdeksäntoista on aivan kestämätön tilanne eurovaalit ja eduskuntavaalit melkein samaan aikaan olen erittäin huolissani siitä minkälainen kiinnostus silloin eurovaaleja kohtaan tulee sekä ehdokkaiden että äänestäjien taholta

rouva puhemies montaa kertaa en ole tässä istuntokauden aikana ollut niin jyrkästi samaa mieltä kuin siitä mitä edustaja elo nyt ilmoitti minun mielestäni erittäin hyvä lähtökohta on se että se ennakkoilmoitus olisi se läpinäkyvyyden mittari jolloin äänestäjäkin voi jo äänestyspäätöstä tehdessään todeta ehdokkaansa rahoituksen lähtökohdat jolloin hän voi puntaroida siinä tilanteessa mistä se rahoitus on tullut ja miettiä sitten

onko hän vain omaksunut puoluekannan saadessaan rahoituksen sieltä ja sieltä täältä mutta

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa on tullut laajasti esiin se että puoluekannasta riippumatta kannatetaan sitä että että jotain hillitsemistä näitten yksittäisten vaalikampanjoiden rahoitukseen pitää pystyä tekemään millä tavalla se tehdään siinä vaihtoehtoja on toki useita mutta itsekin kannatan tätä minkä edustaja elo tässä mainita että pakollinen ennakkoilmoitus ennen vaaleja vaalirahoituksen kokonaissummasta tehtäisiin mutta samassa yhteydessä minä kyllä kannatan tätä kampanjakattoa koska silloin kun vaaleja pakataan useampia yhteen myös yksittäiselle ehdokkaalle vaalirahoituksen rakentaminen tuottaa vaikeuksia ja varsinkin asettaa ehdokkaat hyvin epätasa arvoiseen asemaan pitkälti riippuen siitä millaiset kanavat kullakin ehdokkaalla on tähän omaan vaalirahoitukseen osallistua koska meillä edustajillakin ja varmasti tulevillakin edustajilla myös taustat ratkaisevat paljon sitä omaa julkisuutta mihinkä edustaja zyskowicz myös omassa puheenvuorossaan viittasi jollakin naama on tuttu entuudestaan ja toiselle naaman tutuksi tekeminen

puhemies itse asiassa nuo ennakkoilmoitukset ovat jollain tavalla vain suuntaa antavia kun olen katsonut sitten näitä lopullisia ilmoituksia eli niillä ei kyllä välttämättä saada sitä totuutta eikä anneta oikeata pohjaa arvioida edes sitä mikä ehdokkaan todellinen

joitakin vuosia sitten käytiin julkisuudessa tehtiin vain se halla että tästä ehdokkaan tukemisesta tehtiin meillä rikollista toimintaa eli niitä pieniäkin puroja tuntemattoman ehdokkaan on hyvin vaikea sitten saada kasaan nämä euromäärät mitä täällä laissa on ovat kyllä olleet aivan aivan riittäviä eikä niitä ole päästy lähellekään kun omaa omaa vaalibudjettia on rakennettu että että minä toivoisin vain että suomessa uudelleen tulisi se kulttuuri että jokainen omien omien kykyjensä mukaan tukee sitten omaa ehdokastaan eikä sitä katsottaisi niin ikävänä toimintana

vaalirahoituksen pitää olla hyvin avointa ja oli hienoa kun sanottiin että että viime eduskuntavaaleissa ei ollut mitään moitittavaa edustajien vaalirahoitusilmoituksissa mutta suhtaudun vähän epäilevästi siihen jos yritykset ammattijärjestöt ja ammattiliitot antavat rahoitusta edustajille pitäisi kyllä olla niin että että se katto voisi olla yksi mahdollisuus mutta varsinkin tämä ulkopuolinen rahoitus rahoitus asettaa kyllä aina ehtoja niin että niin sanottua ilmaista rahaa

puhemies seurattuani valiokunnassa tätä keskustelua tuli mieleen että kuinkahan paljon tässä todellisuudessa liikkuu sellaista rahaa josta verottaja ei ole päässyt osalliseksi lainkaan edustaja niikko taisi viitata tähän että sitten tämä raha saattaa muuttua työpanokseksi ja jää näiden laskelmien ulkopuolelle se on minun mielestäni erittäin arveluttava ja näköjään yleisesti hyväksytty tapa välttää veroja

arvoisa puhemies ajattelin itsekin pyytää puheenvuoron kun tässä salissa aina moititaan että oppositiosta ei koskaan tueta hallituspuolueiden edustajien hyviä ajatuksia tässä voin kyllä kaikilta osin samastua siihen mitä edustaja elo tuossa ennen jo totesi tästä ennakkoilmoituksen pakollisuudesta mikä olisi erittäin hyvä asia varmasti kaikki ajattelevat niin että kyllä tänne pyrkijän täytyisi ennen vaalipäivää jo tietää kuinka paljon rahaa se kampanja vei jos ei tiedä niin sitten on varmaan joissakin taidoissa vähän vikaa toinen liittyy sitten tähän vaalien yhdistämiseen onhan se hieman ihmeellistä että kun suomessa pelätään että vaaleja ei voida yhdistää niin tuossa länsinaapurissa voidaan käydä kolmet vaalit saman päivän aikana ihminen osaa äänestää sekä kuntatasolla olevaa ehdokasta maakuntatasolla olevaa ehdokasta että myös sitten valtakunnan tasolla olevaa ehdokasta ja äänestysprosentti on vielä korkeampi ja ja meille on suomessa tuottanut hirveitä vaikeuksia se että me yhdistäisimme näitä vaaleja ja nyt tässä keskustelussa tuli ilmi myös että vielä uudet maakuntavaalit tähän tulevat kyllä näissä kahdessa asiassa olisi meillä järkevää edetä eteenpäin

puhemies minun mielestäni tämä nykyinen vaalirahoitusjärjestelmä nykyisellä tasolla tehtynä on erittäin hyvä se takaa kohtuullisen hyvän avoimuuden kun vaalikampanjat ovat menneet todella niin kalliiksi niin kuin ovat menneet niin en nyt osaa sanoa pitäisikö sitä ruveta rajaamaan nyt joka tapauksessa tämä maailma on vain mennyt tällaiseksi ja sillä sipuli toisaalta sitten jos vaaditaan etukäteen jonkunasteinen suunnitelma miten tämä vaalirahoitus toteutetaan niin

jokainen tietää omat rahansa joutuuko ottamaan lainaa mutta ongelmahan tulee siitä kun joku henkilö tai joku yhteisö on luvannut näille ehdokkaille vaalirahoitusta niin se johtaa pian siihen että jos sitten sitä rahoitusta ei tulekaan niin sitten alkaa vaalien jälkeen kamala kalabaliikki että te etukäteen ilmoititte että näin paljon tulee tuolta rahaa eikä sitä sitten tullutkaan valtava selitysten selitysten selitys minkä tautta me teemme tästä hommasta sen vaikeamman nykyinen järjestelmä jossa katsotaan tiliotteita myöten kaikki on riittävän avoin ja hyvä jos me yritämme olla hurskaampia kuin hurskaat

arvoisa rouva puhemies tästä kampanjakatosta edustaja zyskowicz piti hyvän puheenvuoron siinä mielessä että me emme koskaan kyllä ole yhdenvertaisia toki sitä on on hyvä miettiä mutta sitten täytyykö sen olla esimerkiksi jokaisessa vaalipiirissä sama meillä esimerkiksi kaakkois suomessa on uusi iso vaalipiiri niin se kyllä asetti ihan uudenlaisia näkökulmia siihen kuinka paljon sitä rahaa pitää olla ja voin sanoa että lähtökohtani esimerkiksi eivät olleet mitkään maittavat vaan vaan kyllä todella omalla rahalla mentiin ja ja onneksi nyt sisään päästiin kaikki eivät päässeet tästä pakollisesta ennakkoilmoituksesta olen ilman muuta samaa mieltä edustaja elon ja ja myllykosken ja räsäsen kanssa että se olisi minusta hyvä hyvä muutos koska kyllä se kokonaissumma ja lähteetkin suunnilleen ovat siinä ennen ennakkoäänestyksiä tiedossa jollain jollain näkökulmalla ja ja todella äänestäjät pystyvät siinä vaiheessa sitten katsomaan minkälaisista rahalähteistä

arvoisa puhemies tosiaan hyviä pointteja ihan jokaisessa puheenvuorossa minusta täällä minustakin on oikein inhimillisesti traagista se että jotkut ottavat lainaa jopa satatuhatta euroa ja sitten eivät pääsekään että kyllä minä kannattaisin sellaista rajoitusta ainakin myöskin tähän lainanottoon sitten haluaisin mainita tästä ylestä että siellähän viime vaalienkin aikana näistä kaikista halukkaista ehdokkaista semmoinen video ja sehän on minun mielestäni oikea suunta että annetaan kaikille mahdollisuus mainostaa itseänsä ja ja varsinkin kun ylelle jokainen suomalainen maksaa sitä yle veroa niin itse asiassa haluaisin vielä enemmän laajentaa heidän vastuutaan tällaisesta mainonnasta kaikille kaikille tasapuolisesti

puhemies tässä on tullut todella hyviä puheenvuoroja ja voisin jatkaa oikeastaan tuosta mihin edustaja ruoho äsken lopetti minusta tämä käytäntö mikä on ollut nyt eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa että yle on antanut kaikille ehdokkaille mahdollisuuden samanlaisen tasapuolisen mahdollisuuden esittäytyä on erittäin hyvä

suunnittelemaan jo sen verran hyvissä ajoin että osaisimme ne ilmoittaa ajoissa ajoissa mielestäni tämä katto on kyllä harkitsemisen arvoinen ja se varmasti pitäisi miettiä vaalipiirikohtaisesti koska eroja on aika paljon mutta on selvää että kampanjat ovat paisuneet niin suuriksi että se rajoittaa kyllä ehdokkaiden saamista ja ja myös sitten läpimenoa totta kai arvoisa rouva

puhemies tarkastusvaliokunnan jäsen edustaja lehti piti hyvän hyvän puheen aiheesta asiaa on käsitelty tarkastusvaliokunnassa puhuttu siitä aika paljonkin ja oma mielipiteeni on se että tämmöinen kaikenlainen avoimuus tietysti vähentää korruptiota siihen pitäisi pyrkiä kampanjakatto en tiedä on tavallaan hyvä ajatus mutta jos ajatellaan että eri puolilla suomea kampanjat ovat täysin erihintaisia jos ajatellaan esimerkiksi mainostamista niin se vaikea siinä mielessä tehdä itselleni tuli mieleen se että kun käytimme kuten lehtikin käsittääkseni lähinnä omia rahojamme emmekä muiden rahoja niin voitaisiinko miettiä kun tämähän on tavallaan tulonhankkimiskustannusta voisiko ne saada vähennyksiin ehkä ihmiset käyttelisivät sitten enemmän omia

arvoisa puhemies kyllähän tämä keskustelu on osoittanut sen että täällä on aika laajaa huolta siitä että nämä kustannukset ovat karanneet käsistä ja on syntynyt tällaista taloudellista kilpavarustelua se on selkeä uhka tasa arvolle ja demokratialle edustaja elo käytti hyvän puheenvuoron rakentavan puheenvuoron siitä että meidän pitäisi pyrkiä tämmöiseen mahdollisuuksien tasa arvoon ja tässä keskustelussa on tullut monia hyviä esityksiä siitä mitä ne keinot voisivat olla joka tapauksessa tarvitsemme jonkunnäköisiä rajoituksia kuten aiemmin täällä edustaja heinäluoma puheenvuorossaan kertoi tätä asiaa on tutkittu ja asiantuntijat laajasti ministeri tarastin johdolla ovat suositelleet ja esittäneet esimerkiksi kampanjakaton käyttöönottoa joka tapauksessa tänä keväänä on oikea aika käydä tätä keskustelua ja tehdä poliittisia johtopäätöksiä kun hallitus tuo esityksen maakuntahallinnon rakentamisesta ja siihen liittyvästä päätöksentekojärjestelmästä